Vuoden 2009 vaalien jälkeiset levottomuudet ja niiden seuraukset ovat johtaneet siihen, että Iranin viranomaiset ovat ryhtyneet ankariin toimenpiteisiin ihmisoikeuksien puolustajia ja aktivisteja vastaan. Iranin hallituksen päämääränä on kertakaikkisesti hiljentää koko oppositio niin Iranin sisällä kuin sen ulkopuolella.

On kummallista, että kansainvälinen yhteisö ei voi tehdä mitään koko tämän julman hallinnon pois saamiseksi.